Amnesty raportoi, että paperittomat ulkomaalaiset ovat vaarassa joutua hyväksikäytön, mielivaltaisen käsittelyn ja myös pidätysten uhreiksi. Erityisesti tässä tilanteessa, kun maa toimii ilman keskitettyä hallintoa, koko valtion alueella aseistetut militaristijoukot ja yksilöt ovat saaneet vallan päättää maahanmuuttajien kohtalosta ilman lain suomaa kehystä.

Ulkomaalaisille tulee myös järjestää pääsy juristin luokse siinä vaiheessa, kun he hakevat turvapaikkaa ja suojelua.